On tärkeää, että teemme kaiken mahdollisen sen estämiseksi, että yhä useammat nuoret aloittaisivat tupakoinnin. Sen takia äänestin kyllä direktiivin puolesta, mutta aivan yhtä tärkeää on huomauttaa, että tämä oli aika tasapainoinen lopputulos. Tämä ei todellakaan ollut mikään riemuvoitto tupakkateollisuudelle, niin kuin jotkut ääriryhmät haluavat tämän asian esittää. Päinvastoin, esimerkiksi mentolsavukkeet kielletään kahdeksan vuoden siirtymäajalla, se on riittävän pitkä siirtymäaika. Sähkötupakka, äänestin sen puolesta, että sähkötupakkaa kohdellaan nikotiinituotteena, niin kuin savukkeitakin, jotta niitä voidaan myydä kaupoissa, niin kuin savukkeitakin. Minä en usko siihen, että me voimme parantaa maailman ja Euroopan tekemällä koko ajan entistä tiukempaa sääntelyä.